Arvoisa puhemies, kannatan lämpimästi tätä lainsäädäntöä, jolla käytännön keinoilla päästään niihin tavoitteisiin, joihin komissio ja koko Euroopan unioni tähtää resurssitehokkuustiekartalla ja raaka ainestrategiallaan.

Tarvitsemme niitä käytännön työkaluja, kuten elektroniikkajätteen kierrätys, joilla saamme nämä strategiat käytännössä toimimaan.